Euroopan unioni on perus ja ihmisoikeuksiin perustuva arvounioni, jonka on varmistettava näiden oikeuksien toteutuminen myös käytännössä. Perus ja ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen edellyttää kaikkien eri instituutioiden sekä jäsenvaltioiden tehokasta yhteistyötä.

Jotta kansalaiset voivat tehokkaasti hyödyntää perusoikeuksiaan, tulee heidän olla niistä myös tietoisia. Tämän vuoksi peräänkuulutan kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joista tein myös lisäyksiä mietintöesitykseen.